Arvoisa puhemies, Schengen alueen laajentumisessa on kysymys standardien täyttämisestä mutta myös luottamuksesta.

Aikaisemminkin sisärajatarkastuksia on toki tehty, mutta perusteena ovat silloin olleet tapahtumat, urheilutapahtumat, jalkapallon eurocup, maailmanmestaruuskisat tai jotkut huippukokoukset.

Nyt keskustelu on kuitenkin erilaista. Nyt tarkastuksia ei tehtäisi enää tapahtumien vuoksi vaan ilmiön vuoksi.